Mutta kollegat, älkäämme tähän asiaan sekoittako sitä ihan selvää tiettyä venäläisvastenmielisyyttä, jota on ilmennyt. Nimittäin Venäjä on ollut Arktisessa neuvostossa erittäin rakentava voima. Hyvin paljon sellaisia asioita, joita pelättiin, on kansainvälisin sopimuksin ja diplomatian keinoin saatu jo estetyksi. Esimerkiksi Arktisen neuvoston öljyntorjuntaa koskeva sopimus ja keskustelut poraukseen liittyvistä periaatteista ovat erittäin hyviä esimerkkejä siitä, mitä kansainvälisillä sopimuksilla ja diplomatialla on jo aikaansaatu. Ja ei ole tapahtunut sitä arktista konfliktia, jota odotettiin ja ennustettiin, kun eri tahot lähtevät juoksemaan mineraalien, öljyn ja kaasun perään. Eli itse asiassa arktinen politiikka voidaan jo osoittaa esimerkiksi siitä, että millä tavalla kansainvälisillä sopimuksilla saadaan jotain aikaan. Esimerkiksi Norja ja Venäjä ovat tehneet jo merkittäviä sopimuksia. Sen sijaan voimme arvostella Euroopan unionia, joka ei ole vielä saanut kunnon arktista strategiaa aikaiseksi.